Arvoisa puhemies, on sanottu, että käynnissä on maailmanlaajuinen energiavallankumous, jonka myötä uusiutuvat energiat valtaavat markkinoita.

Muutamat kaupungit ovat ottaneet asian omakseen, mutta myös yritykset, energiayhtiöt, maatilat ja omakotitaloasukkaat ovat hankkineet aurinkovoimaloita. Olen pohtinut paljon, johtuuko hidas kehitys kohti uusiutuvia energiamuotoja siitä, että perinteisillä energiamarkkinoilla on vallinnut harvainvalta? Voidaan hyvin kysyä, ovatko poliittiset päättäjät ja isot energiatoimijat olleet liian kauan ja liian läheisessä suhteessa keskenään? Olkoon kuinka hyvänsä, tulevaisuuden energiapolitiikkaa pitää tehdä ympäristön, työpaikkojen ja kuluttajien ehdoilla.